Arvoisa puhemies, olen vuosia tehnyt ihmisoikeustyötä ja yksi havaintoni on, että ihmisoikeuksien ongelmamaissa sorto perustuu usein rikoslain laajennettuun eli venytettyyn tulkintaan.

Päätöslauselmassamme yhtenä esimerkkinä tuomme esiin kristityn avioparin, jolle langetettiin kuolemantuomio kaksi viikkoa sitten.

Olen itse tavannut Pakistanissa lukuisia saman kohtalon kärsineitä, joita kuolema tai vankila odottaa. Syy saattaa olla kaikkea muuta kuin jumalanpilkkaan liittyvä.

Hän halusi nimenomaan rajoittaa tämän lain mielivaltaista eli laajennettua tulkintaa siten, että vain valtio voisi nostaa jumalanpilkkasyytteen yksilöä vastaan, ei toinen ihminen.